osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön yksi pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

arvoisa rouva puhemies tässä on käsittelyssä lentosopimus bahrainin kanssa toimivat lentoyhteydet ovat elintärkeä asia meidän kaltaisellemme maalle ja tässä on tärkeässä roolissa

eduskunnan käsittelyssä on malmin lentokenttää koskeva kansalaisaloite meillä tällä hetkellä nämä koneet jotka bahrainiin tulevat menemään käyttävät helsinki vantaan lentokenttää mutta paljon liikematkailussa

toivoi että malmin lentokenttä voisi säilyä lentokenttätoiminnassa bahrainin lentokenttätoiminnassa mahdollisesti jopa todettakoon kun edustaja heinonen ei ilmeisesti seuraa kovinkaan tarkkaan mitä valtakunnassa tai pääkaupungissa tapahtuu että helsinki jonka pormestarina on kokoomuslainen ja suurin puolue on kokoomus on sekä nykyisessä yleiskaavassa että edellisessä yleiskaavassa osoittanut malmin lentokentän rakentamiseen ja ja sen lisäksi tästä uudemmasta yleiskaavasta on toki valitettu hallinto oikeuteen

mutta hallinto oikeus on todennut että se on pätevä siltä osin toki siitä on vielä korkeimpaan hallinto oikeuteen valitettu mutta kerrottakoon nyt edustaja heinoselle on todella helsingissä käsitelty hyvin pitkään hyvin huolellisesti siitä on valtuustossa äänestetty mitä nyt sanoisin arviolta viitisen kuutisenkymmentä kertaa ja joka kerta tulos on ollut sama välissä on ollut aika monia vaaleja ja tulos on ollut aina sama tämä perustuu tietysti siihen että helsingissä on niin kuin yleensä pääkaupunkiseudullakin pulaa asunnoista tarvitaan kohtuuhintaisia asuntoja ja yhdessä yhdessä puolueet ovat pyrkineet tekemään töitä sen eteen että tätä ongelmaa ratkaistaisiin ja tällähän on merkitystä myös valtakunnan kannalta koska meillä ovat kohtuuttoman paljon nousseet asumistukimenot arviolta kaksi miljardia euroa vuodessa ja tähän keskeisenä syynä on se että meillä ei ole riittävästi kohtuuhintaisia omakustannevuokra asuntoja malmin alue hyvillä yhteyksillään omalta osaltaan ratkaisee tätä ongelmaa mutta asia siis

arvoisat edustajat toivon että tätä keskustelunaihetta mikä täällä nyt näyttäisi nousevan säästettäisiin erityisesti siihen kun me käymme sitten kansalaisaloitteen läpi koska meillä on aika pitkä lista ja kello kolmetoista kolmekymmentä pitää lopettaa täysistunto suuren valiokunnan kokouksen vuoksi ja me emme ehdi käsitellä näitä jos tässä laajenee kovasti tämä keskustelu jatketaan keskustelua mutta toivon keskityttävän nyt tähän teemaan mikä tässä on asialistalla

arvoisa rouva puhemies ilahduttavaa että bahrainin kanssa tehty sopimus puhuttaa täällä isossa salissa enemmän kuin konsanaan valiokunnassa kiitoksia pelin avauksesta edustaja heinonen ja siihen toiseen asiaan nakkilasta satakunnasta oleva kansanedustaja ei ronki pitkällä tikullakaan se on helsinkiläisten

ymmärrän ihan täysin me olemme liikennevaliokunnassa tätä asiaa siihen että meidän täytyy turvata tulevaisuudessa älykkään ilmailun edellytykset jossakin muualla sitten mutta emme me voi lähteä mestaroimaan sitä mikä helsingin kaupungille kuuluu ylipäänsä meidän täytyy turvata myös siis siviili ilmailu ja ja opetus mutta se liittyy sitten tosiaankin tulevaisuuteen ja varmaan seuraavankin hallituksen toimenpiteisiin

arvoisa rouva puhemies kunnioitan puhemiehen toivetta että jatketaan tätä keskustelua myöhemmin laajemmin mutta haluan sen verran sanoa kun edustaja arhinmäki toi esille että en asiaa seuraisi että olen seurannut tätä poikkeuksellisen tarkasti ja ja tiedän

arvoisa rouva puhemies todellakin tässä on kyseessä ja käsittelyssä bahrainin kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen hyväksyminen ja aikaansaaminen mutta kun edustaja heinonen nosti malmin lentokenttä asian esille niin onhan se tietysti mahdollista mutta haluan itse todeta että se on jo kansalaisaloitteen kautta meillä täällä eduskunnassa käsittelyssä liikenne ja viestintävaliokunta on asiaa käsitellyt ja siitä on mietintö saatu aikaiseksi sinne mietintöön on tullut kaksikin ponsiesitystä jotka ovat aivan hyviä tulevaisuutta ajatellen ja me saamme kyllä täällä salissa vielä keskustella myöskin malmin lentokenttä asiasta aivan varmasti ihan riittävästi edustaja heinonen

arvoisa puhemies ei varmaan kukaan ajatellut että näin paljon keskustelua olisi herättänyt tämä lentoliikennesopimus bahrainin kanssa tässä sopimuksessahan kyse on siis siitä millä edellytyksillä ja miten osapuolet siis tässä tapauksessa suomi ja bahrain voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia siitä tässä itse asiassa oli kysymys mutta nyt kun tämä keskustelu haluttiin viedä sitten vähän ehkä sivuraiteelle ehkä toiselle lentoreitille niin sanotusti niin ehkä sopii todeta että en olisi kyllä koskaan arvannut että malmin lentokentän merkitys on niin suuri että se näkyy myös bahrainissa saakka siinä mielessä on ihan totta että nämä erilaiset sopimukset eri maiden kanssa jotta me pystymme lentoliikennettä lisäämään ja saamme lisää reittivalikoimaa ovat hyvästä ja se on tällaiselle maalle erittäin hyvä että meillä on kattavat sopimukset eri maiden kanssa mutta ehkä näihin tällaisiin asioihin ei kannattaisi sotkea kuulumattomia asioita kuten tätä malmin lentokenttä asiaa ehkä sanon vielä muutaman sanan tästä kansalaisaloitteesta kun aikaisemmin näistä kaavapäätöksistä todella on valitettu hallinto oikeuteen ja sitten mahdollisesti korkeimpaan hallinto oikeuteen niin nykyään varmaan kaavapäätöksistä sitten valitetaan tänne eduskunnan istuntosaliin näiden kansalaisaloitteiden muodossa

arvoisa rouva puhemies seuraava asiakohta on lentoliikennesopimuksen tekeminen kuuban kanssa odotan millä avauksella edustaja heinonen sen keskustelun aloittaa mutta kun tästä bahrainin kanssa tehtävästä sopimuksesta aloitettiin teemalla joka koskettelee meille harrasteilmailijoille tärkeän malmin lentokentän tulevaisuutta niin käytän siitä myös itse yhden puheenvuoron ymmärtäen meidän harrasteilmailijoiden huolen malmin siirtymisestä sekin huoli on hyvä jakaa eduskunnassa mutta vähintään yhtä reilua olisi sanoa mitä edustaja heinäluoma tuossa aikaisemmin sanoi että hallitus omilla toimillaan olisi voinut vaikuttaa siihen että malmin malmin toimintaa olisi voitu jatkaa muun muassa rajavartiolaitoksen tukikohta on siirretty helsinki vantaalle miljoonien eurojen investointeja on tehty näiden investointien teko on on ollut yksi voiko sanoa ehkä naula malmin malmin tulevaisuudelle mutta toivottavasti helsinkiläiset osaavat näissä asioissa tehdä viisaita päätöksiä
arvoisa rouva puhemies täytyy nyt siitä malmista sitten sanoa sen verran että valtiolla ei ole intressiä toimia siellä ja he ovat helsingin kaupungin kanssa tästä yhteisymmärryksessä sopineet että se on asuntoalueeksi sopivaa kaavoittaa ja tämän ratkaisun on helsinki omassa valtuustossaan vahvistanut ja se on oikeuskäsittelyssä ollut siinä mielessä satakuntalainen kansanedustaja ei puutu siihen asiaan ja niistä palvelutoiminnoista mitä malmilla on ollut on iso joukko ainakin juuri ne valtion toimet siirretty osa santahaminaan osa helsinki vantaalle niin kuin edustaja kari oikein totesi jos joku nyt pitää tässä kohtaa tietysti varmistaa on se että että ilmeisesti jos nyt oikein muistan valiokuntakuulemisesta nämä maaseutukenttien lennonjohtoilmoitukset menevät malmille ja siinä mielessä siellä jos ei nyt lennonjohtotoimintaa ole kuitenkin vastataan siitä kuinka harrastelentoja lennetään tässä maassa niin niin palotarkkailussa kuin muussakin siinä mielessä siinä mielessä se on se yksi merkittävä asia joka tulee tietysti tässä kohtaa sitten turvata että se toiminto säilyy

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön kaksi pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

arvoisa rouva puhemies edustaja kari kyseli milläköhän kulmalla edustaja heinonen osallistuu tähän

kuuban kanssa tehtävästä sopimuksesta käytävään keskusteluun mutta edustaja heinosen sijaan minä osallistun koska meidän keskinäisessä työnjaossa kuuba kuuluu minulle ja bahrain kuuluu edustaja heinoselle suomi kaupallisista syistä ja monista muista hyvistä syistä tekee yhteistyötä mitä erilaisimpien maiden kanssa maailmassa näin ollen on luonnollista että myös kuuban kanssa vaikka se on kommunistinen diktatuuri suomi kehittää erilaisia suhteita ja jopa euroopan unioni on pyrkinyt lisäämään dialogia kuuban kanssa se että nyt pyritään tällä sopimuksella parantamaan edellytyksiä myös lentoliikenteelle maidemme välillä on positiivinen asia koska kuuba tänä päivänä on eräänlainen sosialismin ulkomuseo ja jokainen suomalainen voi myös sellaiset jotka nuoruutensa parhaat vuodet ovat käyttäneet ihailemalla guevaraa fidel castroa ja muita murhamiehiä nämäkin suomalaiset voivat nyt omin silmin mennä katsomaan miten maa joka aikaisemmin on ollut esimerkiksi elintarviketuotannossa sokerijuurikkaassa ja muussa hyvin kilpailukykyinen maa on onnistuttu sosialismin tunnusten alla ja kommunistien toimesta raunioittamaan taloudellisesti todella surkeaksi muutenhan kuuba on aivan erinomainen maa ja sillä on erinomainen kansa en itsekään ole sitä mieltä että kuuba pitäisi palauttaa yhdysvaltain gangstereiden leikkikentäksi mutta kyllä toivon että tällainen avautuminen muun muassa lentoliikenteen muodossa tarjoaisi kuubalaisille entistä enemmän vapautta ja mahdollisuutta vapaasti päättää omista asioistaan

puhemies pyysin puheenvuoron koska huomattuani edustaja zyskowiczin ottavan aiheesta puheenvuoron ajattelin että hän ryhtyy vastustamaan tätä sopimusta huojentuneena totean että on kerrankin asia josta olen edustaja zyskowiczin zyskowiczin kanssa samaa mieltä sekä tästä hänen virallisesta osastaan siitä että nämä lentoyhteydet ja ylipäänsä kanssakäyminen eri maiden välillä ovat hyödyllisiä ja tarpeellisia että myös siitä osasta että kommunismissa on tapahtunut hirveitä rikoksia ihmisyyttä vastaan taloudellisessa mielessä se on osoittautunut hyvin epäonnistuneeksi järjestelmäksi kiinnitän kuitenkin huomiota siihen että tämä peruslinja jonka valiokunta on hyväksynyt on oikea sehän oikeastaan lähti jo tästä etyj kokouksesta vuonna seitsemänkymmentäviisi jolloin havainto oli että tarvitaan kanssakäymistä ajatuksiltaan hyvin erilaistenkin maiden välillä loppujen lopuksi kun ihmiset tapaavat toisiansa ajatukset kulkevat viime kädessä demokratia on se suuri voittaja

arvoisa puhemies tosiaankin tätä käsiteltiin liikennevaliokunnassa ja ja ei tämä ole ihan pelkästään leima päälle asia tällä on hyvin tärkeä symbolinen arvo ja myös kaupallinen arvo kuubahan oli pitkään yhdysvaltain kauppasaarron alaisena ja olen itse käynyt siinä maassa silloin kun vielä esimerkiksi amerikkalaiset eivät päässeet suoraan lentämään yhdysvalloista sinne vaan joutuivat meksikon tai kanadan kautta lentämään ja minusta kaikki tämmöinen maailman avautuminen myös lentoliikenteen myötä on juuri sitä parasta mistä edustaja heinäluomakin puhui kun ihmiset voivat olla kanssakäymisessä niin vain näin me voimme avata tällaisia suljettuja yhteiskuntia ja ja nimenomaan toimia ystävällisessä hengessä ehkäpä pohjois koreankin suhteen voitaisiin näin toimia mutta mutta joka tapauksessa liikenteellä on hyvin iso merkitys kaiken kaikkiaan tällaisten yhteiskuntien ja meidän eurooppalaisten yhteiskuntien välisessä yhteistyössä

arvoisa rouva puhemies olen saanut itsekin kunnian vierailla kuubassa ja ja siellä lentokentällä huomasin että finnairin vuoron lisäksi siellä aamukoneina oli tulossa useita lentoyhtiöitä yhdysvalloista ja ja yhdysvallatkin lentoliikennettä kuubaan ylläpitää ihan samalla kulmalla kuin edustajakollegat aikaisemminkin olisin itse sanonut että turismi on yksi tärkeä keino viedä myös demokratiaa kehittyviin maihin ja ja luoda tällaista laajempaa kansainvälistä yhteyttä myös ihan paikallisten kansalaisten kanssa ja ja toivon että tämäkin asia tässä edistyy mutta myös lentoliikenteen kehitys on voimakasta ja yhä suorituskykyisempiä lentokoneita valmistetaan ja myös finnair operoi uusilla pitkänmatkankoneilla myös tämä yhteistyö kuuban kanssa voi omalta osaltaan mahdollistaa

pidempien lentoyhteyksien syntymisen suomen ja ja vaikkapa tässä tapauksessa väli amerikan tai jopa etelä amerikan välillä
arvoisa rouva puhemies edustaja zyskowicz nosti omassa puheenvuorossaan esiin ihmiset jotka ovat oman nuoruutensa parhaat vuodet käyttäneet ihailemalla kuuban toimintaa itse olen oman nuoruuteni parhaimmat vuodet viettänyt juuri kuubassa ja on ollut ilo seurata näitä suuria muutoksia mitä kuubassa on kuluneiden vuosien aikana tapahtunut aikoinaan kuubaan pääsy lentäen ei ei täältä suomesta eikä euroopasta ollut ollut niin helppoa mutta nyt tämä on tärkeä sopimus täällä on puhuttu monenlaista tähänkin liittyen mutta kyse on oikeasti erittäin merkittävästä sopimuksesta suomella ei kahdenvälistä sopimusta kuuban kanssa aikaisemmin ole ollut eli on hieno edistysaskel
arvoisa rouva puhemies on tärkeää että pyrimme edistämään demokratiaa sananvapautta ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa ja kuuba on yksi niistä maista joissa näitä ongelmia on edelleen meidän ei pidä pidä lähteä siitä että sulkisimme yhden silmän silmän vaan meidän pitää pitää aina kaikki silmämme auki edustaja zyskowicz kuvasi niitä ongelmia mitä mitä kuubassa on mutta hän unohti mainita yhden aika merkittävän syyn miksi näitä taloudellisia ongelmia kuubassa on se on kauppasaarto jota naapurimaa yhdysvallat on kuuban ympärillä pitänyt siitä lähtien kun kuubalaiset häätivät yhdysvaltalaiset gangsterit roistot roistot saarelta pois ykhan on ottanut useasti kantaa yleiskokouksissa kauppasaartoon tämä on todella ongelmallista ollut koska se on vaikuttanut lääkkeidensaantiin ruoansaantiin kaupankäyntiin ja tällaiset nimenomaan ovat vaikeuttaneet sitä kuuban avautumista on tärkeää että juuri tämäntyyppiset niin kuin esimerkiksi tämä lentosopimus suorat lentoyhteydet ja se että entistä enemmän käy ihmisiä ja entistä enemmän tulee kauppasuhteita edistävät

on erittäin hyviä tuloksia saatu aikaan ja jos ajatellaan kuubaa niin ehkä ne kaikkein suurimmat ihmisoikeusrikkomukset eivät niinkään liity itse asiassa kuuban valtioon vaan kuuban saarella olevaan guantanamon vankileiriin jota ei lupauksista huolimatta ole vieläkään suljettu

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies kuten valiokuntakin mietinnössään toteaa tässä esityksessä ehdotetut muutokset liittyvät pääosin euroopan unionin asetuksiin ja niihin liittyvien viittausten ajantasaistamiseen lohenkalastuksessa käyttöön otettavaan ennakkoilmoitukseen sekä valvontaviranomaisen velvoitteeseen saattaa rikkomusepäily viipymättä tiedoksi epäilyn kohteena olevalle toimijalle valvontatarpeista johtuen nyt ehdotetaan käyttöön otettavaksi lohenkalastuksessa ennakkoilmoitusmenettely ennen aluksen saapumista satamaan tai muuhun saaliin purkamispaikkaan tämä on uusi velvoite lohta kalastaville kaupallisille toimijoille ja esityksen mukaan se on suunniteltu niin että se on mahdollisimman yksinkertainen luotettava arvoisa puhemies tämä helppous helppous ja yksinkertaisuustavoite ja sen toteutuminen onkin erittäin tärkeää ja ennakkoilmoitusmenettelyn tekniseen toteutukseen on panostettava niin että menettelyssä käytettävästä sovellutuksesta tulee helppokäyttöinen luotettava yhteensopiva kalastajien nykyisten laitteiden kanssa eli arvoisa puhemies uuden järjestelmän käyttöön ottaminen on erittäin kannatettavaa mutta kuten valiokunnassakin on korostettu haluan minäkin vielä erikseen korostaa että tässäkin asiassa on kaikin mahdollisin keinoin vältettävä uuden ja turhan byrokratian syntymistä tällä